Arvoisa puhemies, vapaissa ja demokraattisissa vaaleissa kansalaiset saavat ilmaista oman tahtonsa siitä, mikä on politiikan suunta seuraavien vuosien aikana.

Ulkopuoliset toimijat, kuten vieraat valtiot tai jopa yksittäiset pahantekijät, voivat pyrkiä vaikuttamaan vaalitulokseen esimerkiksi levittämällä disinformaatiota teknisiä työkaluja hyödyntäen tai tietomurtojen tai palvelunestohyökkäysten avulla, mikä on havaittava ja ehkäistävä ajoissa.

Meidän on vahvistettava kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään, jos haluamme saada alhaiselle tasolle monessa maassa vajonneen äänestysaktiivisuuden jälleen nousuun.